Arvoisa puhemies, väkivaltaisuudet Burman buddhalaisenemmistön ja rohingya vähemmistön välillä ovat vain jatkuneet. Burman valtion hiljainen hyväksyntä syrjinnälle on anteeksiantamatonta.

Tuhansia koteja on tuhottu, se on johtanut kymmenien tuhansien ihmisten pakenemiseen kotiseudultaan.

Burman tulee täyttää kaikki kansainvälisen oikeuden alaiset velvoitteet kaikkia maassa asuvia kohtaan.